totean että tänään pitää varautua siihen että pidämme useita täysistuntoja tämän istunnon jälkeen ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemies kysymyshän on työmarkkinajärjestöjen koronapaketin yhdestä osasta tässä lakiesityksessä lomautusilmoitusaikaa lyhennettäisiin neljästätoista päivästä viiteen päivään lomautusta koskevaa yt neuvotteluaikaa kuudesta viikosta tai neljästätoista päivästä viiteen päivään minkä lisäksi määräaikaisen työntekijän lomautus mahdollistuisi ja samoin koeaikapurku taloudellisin ja tuotannollisin perustein kysymys on aika pitkälle työntekijöiden oikeuksiin oikeuksiin käyvistä muutoksista joita sitten tasapainotetaan muilla laeilla laeilla sekä tänään myöhemmin käsittelyyn tulevalla hallituksen toisella esityksellä että sitten toivottavasti ensi viikolla saatavalla esityksellä tämä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys ei koske kaikkia työnantajia johtuen siitä että nämä muutokset ovat joka tapauksessa työehtosopimusautonomian takana ja ja tesien mukaan mennään tällä hetkellä tieto on se että valtaosa työmarkkinakentästä on jo tehnyt tarvittavat tes muutokset tai on juurikin niitä tekemässä mutta selvää on että kaikilla kaikilla aloilla tähän ei tulla menemään valiokunta ei

tätä tilannetta tarkoituksenmukaisena mutta ei kuitenkaan katsonut tässä tilanteessa millään muotoa tarpeelliseksi puuttua työehtosopimusautonomiaan valiokunta kiinnitti huomiota siihen että kun kysymys on toteutustavaltaan näinkin hajanaisesta muutospaketista ja ja hyvin teknisistä asioista niin pitäisi erityisesti painottaa asiasta tiedottamista jotta me emme saa aikaan työmarkkinakentällä valtavaa epätietoisuutta sellaisella hetkellä jossa muutenkin palikat ovat vahvasti liikkeessä

tämä purku kirjallisesti koska sillä voi olla merkitystä hänen myöhempään työllistymiseensä ja lakiesityshän on väliaikainen mikä sen vaikutusta rajaa rajaa asianmukaisesti se on voimassa kesäkuun loppuun

kun on näitä etukäteen pyydettyjä puheenvuoroja jotka eivät ole järjestelmässä vielä niin kysyn onko ne peruutettu onko edustaja holopainen peruuttanut vai on edustaja lehto on peruuttanut selvä edustaja lohi

arvoisa puhemies minusta tässä edellä edustaja käytti hyvän puheenvuoron näistä perusteista ja nyt kun ajatellaan poikkeusoloja joissa elämme niin haluan kyllä kiittää tässä tilanteessa työmarkkinaosapuolia että he ovat yhdessä tehneet pohjatyötä tähän hallituksen esitykseen ja sopineet tällaisista poikkeuksista työelämälainsäädäntöön kun katsoo näitä yksityiskohtia niin nämä kyllä tässä tilanteessa pelkästään tarpeellisia vaan suorastaan välttämättömiä monessa tilanteessa yrityksen kassavirta ja tuotteitten ja palveluiden kysyntä on saattanut kertakaikkisesti yhtäkkiä romahtaa täydellisesti silloin jos meidän tavoite on kuten se on meillä täällä yhteinen tavoite että tässä kriisissä yksikään suomalainen terve yritys ei ajautuisi konkurssiin niin silloin meidän pitää luoda heille työkaluja että he pystyvät reagoimaan ja nopeasti lomauttamaan vaikka se ei ole kenenkään tavoite yhteiskunta tulee vastaavasti vastaan sitten näitten omavastuupäivien osalta

tähän koeaikapurkuun tai itse asiassa enemmänkin siihen että myös määräaikaisista työsuhteista saadaan lomauttaa se on valtavan tärkeää erityisesti toimialoille joilla on kausityöntekijöitä saattaa olla siis tilanne että on kokoaikaisia työntekijöitä jotka ovat toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa ja olleet vuosia yrityksessä ja sitten on sesonkiin otettu määräaikaisia työntekijöitä ja nyt tässä tilanteessa jos ei tämmöistä säännöstä tulisi näitä määräaikaisia jotka ovat muutaman kuukauden sesonkiin palkattuja vaikkapa kevään sesonkiin matkailualalle ei voisi lomauttaa mutta nämä toistaiseksi voimassa olevat pitkät työsuhteet pitäisi lomauttaa tässä tilanteessa ja se ei olisi tietenkään kohtuullinen lopputulos tämäkin esimerkki osoittaa että nämä säännökset ovat välttämättömiä ja tarpeellisia tässä tilanteessa ja kuitenkin on haettu kokonaisuuden kannalta hyvin tasapainoinen paketti ottaen huomioon myös työntekijän oikeudet ja toimeentulon turvan minusta esitys on hyvä ja kannatettava

arvoisa puhemies meillä on tällä hetkellä tosi vakava tilanne yhteiskunnassa ja varmaan jokaisella meistä sähköpostit ovat täynnä erilaisia kyselyitä mitä teen olen yksinyrittäjä minne voisin ottaa yhteyttä koskeeko tämä minua pitääkö minun mennä töihin mistä saan tuloja mitä tehdä samaan aikaan kunnat ovat olleet pitkään taloudellisessa ahdingossa tästä on on ollut täällä salissa jo ennen tätä karmivaa tilannetta ja poikkeustilaa paljon puhetta ja me olemme monet kuntapäättäjiä ja mietimme siellä työnantajan ominaisuudessa ja työnantajan luottamusmiehinä miten saamme talouden tasapainotettua nyt tämä korona on tullut myös työnantajina toimivien kuntien harteille ja kunnathan tekevät lakisääteisesti paljon hyvää työtä koulutoimessa siivoustoimessa sosiaali ja terveystoimessa ympäristöterveydenhuollossa ja monessa muussa tämä on oikea paketti yksityisille yrityksille paljon pitäisi vielä tehdä mutta oikeastaan olen vähän harmissani että täällä ei ole yhtään ministeriä jolta olisin voinut kysyä mikä tilanne on kuntien kanssa siellä painiskellaan jo valmiiksi hyvin paljon lomautusten kanssa irtisanomisten irtisanomisten kanssa ja pohditaan talouden tasapainottamista ja nyt tämä tuli päälle kunnat kunnat ovat valtavan suuri työnantajareservi on sinänsä harmi että ole paikalla en tiedä onko täällä jonkinlaiset uudet käsittelyt kun oli toivottavaa että ministerit olisivat enemmän paikalla ja varsinkin tässä poikkeustilassa jos kansalaiset katsovat näitä lähetekeskusteluja ja palautekeskusteluja täällä on hyviä ratkaisuja paljon ja toivon että tämä menee todella nopeasti ohi omasta puolestani toivon että osaan vastata kaikkiin kysymyksiin joita te kansalaiset sieltä lähetätte

toivon että kaikki noudattavat ohjeita ja muuta meillä istunnot jatkuvat tänään vielä pitkään kiitän työ ja tasa arvovaliokuntaa nopeasta ja hyvästä työstä
ministereiltä on pyydetty että he ovat erityisesti lähetekeskusteluissa paikalla nytkin se olisi tietysti suotavaa tärkeää mutta valtioneuvostolla on

kaiken kaikkineen tässä on kyse merkittävästä lakiesityksestä ja on todella hyvä että työmarkkinajärjestöt pystyivät hyvin nopeasti tekemään ratkaisuja joilla voidaan sekä lomauttamisen aikaa että sitten yt neuvottelujen aikaa merkittävästi lyhentää tähän viiteen päivään tämä tulee pelastamaan yrityksiä olkoonkin että se ei ole ainoa asia moni muukin huoli tämän lisäksi työelämän puolelta tämä on keskeinen asia yrityksille mutta tämä on keskeinen asia myöskin työntekijöille koska paljon todennäköisempää että kun nopeasti voi lomauttaa niin yritys on vielä hengissä tämän kriisin jälkeen silloin on työntekijöillä myös työpaikka eli tämä on kyllä järkevällä tavalla tehty olennainen asia joka tähän tietysti liittyy vaikka se ei tässä lakiesityksessä olekaan on myös se että kun työnantaja voi nopeammin lomauttaa niin sitten myöskin lomautettu saa ilman omavastuuaikaa lomautuskorvauksen eli tämä on molemmin puolin reilu ratkaisu lisäksi muutenkin tässä on

yhteen sen kohtaan joka on periaatteellisesti mutta myös käytännöllisesti merkittävä se liittyy siihen että tämä koko laki on alisteinen teseille eli ainoastaan jos jos teseissä on mainittu joku aika

tai on määritelty mikä on minimiaika joka pitää esimerkiksi ennen lomautuksia käyttää ja jos sitä aikaa ei ole sovittu tähän viiteen päivään silloin me noudatamme sitä tesissä olevaa pidempää ajanjaksoa

valiokunta sai sai selvityksen että ehkä kahdeksankymmentä viiva yhdeksänkymmentä prosenttisesti teseihin on muutettu tämä viiden päivän ja se on tietysti ollut hyvä liike mutta on aika erikoista että yritykset ja työntekijät ovat eri asemassa keskenään riippuen siitä millä toimialalla he toimivat ja onko sillä toimialalla tehty tesiin muutoksia vai ei se on sinänsä hyvä että järjestäytyneet ja järjestäytymättömät yritykset ovat nyt tällä kertaa samassa asemassa mutta tämä on kuitenkin periaatteellisesti niin merkittävä kysymys että kyllä tällaisessa poikkeusolotilanteessa lain pitäisi mennä näitten työehtosopimusten edelle ja silloin tämä asia olisi ollut täysin selvä ja silloin se vastaisi myös sitä informaatiota jonka jonka ministerit ministerit ovat ovat täällä antaneet että tämä koskee kaikkia yrityksiä nyt tulee olemaan joitain sellaisia tilanteita joissa joissa tämä oikeus nopeampaan lomauttamiseen ei tosiasiassa tule tule toteutumaan me emme vielä tiedä mitkä ne ovat koska neuvottelut ovat edelleen kesken ehkä viikolla selviää mutta joka tapauksessa tällaisia tulee olemaan olemaan edessä arvoisa puhemies en kuitenkaan nyt tässä aktivoi tätä vastalausetta mutta tulemme maanantaina toisessa käsittelyssä esittämään samansisältöisen ponnen jossa sitten tämän tuomme esille arvoisa puhemies vielä ihan ihan lopuksi pidän tärkeänä myös että paitsi että tämä mahdollistaa lomautuksen nopeutuksen niin tässä on myös se että myös määräaikaisia työntekijöitä voidaan lomauttaa poikkeuksellisesti koska kysyntä on monessa kohtaa täysin romahtanut jolloin se on tärkeä asia ja sen lisäksi myöskin niille jotka ovat koeajalla koeajan purkuja voidaan tehdä tuotannollisista ja taloudellisista syistä eli nämä kaikki ovat merkittäviä ja tämä esitys on mitä suurimmassa määrin kannatettava lukuun ottamatta tätä yhtä yhtä yksityiskohtaa joka meidän mielestämme olisi pitänyt olla toisella tasavertaisemmalla tavalla tehty

arvoisa herra puhemies kiitän edustaja kontulaa valiokunnan puheenjohtajaa jämäkän tiiviistä esittelystä kun tässä puhutaan työehtosopimuksista ja myös merityöstä ja tuossa äskeisessä puheenvuorossa edustaja satonen viittasi lomautuksiin niin tarkoitus oli kysyä ministeriltä mutta ehkä valiokunnan puheenjohtaja osaa vastata kysymykseen nythän on niin että kaksituhattaviisisataa suomalaista merimiestä on lomautettuna samaan aikaan huoltovarmuuskeskus hallituksen päätöksillä tuetaan ulkomaisia ulkomaisia varustamoita ja suomalaiset varustamot tulevat huhtikuun alussa jäämään satamiin ja nämä henkilöt sitten ovat lomautettuina onko valiokunnassa ollut keskustelua tästä näkökulmasta myös myös tästä asiasta ja siitä millä keinoilla nämä suomalaiset merimiehet olisi mahdollista saada turvaamaan huoltovarmuutta vai onko todella niin että olemme

arvoisa herra puhemies täällä edustaja satonen piti hyvän ja ansiokkaan puheenvuoron johon on hyvä jatkaa tämä jatkaa tämä hallituksen esitys joka joka valiokuntaan tuli käsittelyyn on on erittäin merkittävä siinä mielessä että me tiedämme sen että tällä hetkellä sadat ja tuhannet suomalaiset yritykset ovat tämän koronakriisin myötä syvissä ongelmissa johtuen täysin syistä jotka eivät eivät ole olleet heidän omissa käsissään ja ja on ensiarvoisen tärkeätä ja hienoa että työmarkkinakeskusjärjestöt ovat löytäneet yhdessä hyvinkin nopeasti vielä keinot millä voidaan tuoda joustoa tähän tilanteeseen jotta toivottavasti mahdollisimman moni yritys pääsee tämän tilanteen yli ja toivottavasti myös mahdollisen monen suomalaisen työpaikka pystytään sitten siltä osin turvaamaan herra puhemies kiinnitän huomion aivan samaan asiaan mitä edustaja satonen tässä toi toi esille hallituksen esityksessä siis esitettiin lomautusilmoitusajan lyhentämistä viiteen päivään ja ja näen näen samalla tavalla että että tässä suhteessa työnantajia ja työntekijöitä tulisi kohdella samalla tavalla minusta on hyvinkin perusteltua että että tältä osin laki menee työehtosopimuksen yli vaikkakin on näin mitä valiokunnassa saimme selvitystä että varsinkin suurilla aloilla käytännössä tämä asia on jo työehtosopimuksiin sovittu mutta siitä huolimatta on selvää että meille tulee hyvin todennäköisesti jäämään tämmöisiä katvealueita aloja joille käytännössä tätä lyhyempää

herra puhemies pääosin paketti on on erittäinkin kannatettava näen että se on tasapuolinen työntekijän ja työnantajan kannalta kuitenkin luulen että se päämäärä on on yhteinen pelastaa suomalaisia työpaikkoja ja huolehtia siitä että meillä ei ei ole tänä tänä keväänä edessämme laajaa konkurssiaaltoa mitä osa talousviisaistakin on meille ennakoinut siinä suhteessa nämä toimet mitä nyt tässä esitetään ovat erittäin tarpeellisia ja pääosin myös hyvin kannatettavia

arvoisa puhemies tämän esityksen tarpeellisuus on täällä useaan otteeseen todettu todellakin valtioneuvosto on antanut useaan otteeseen ymmärtää että tässä yhteydessä toteutettava lomautusilmoituksen varoajan lyhentäminen koskee kaikkia yrityksiä se tarkoittaa silloin kaikkia yrityksiä kaikilla toimialoilla ja tämä ei tämän esityksen mukaan nyt selvästikään pidä paikkaansa mielestäni hallituksen aikaisemmat ilmoitukset tästä eivät nyt toteudu edustaja markus lohi kiitti täällä työmarkkinajärjestöjä siitä että ne ovat sopineet poikkeuksellisista järjestelyistä tässä salissa pitää kuitenkin olla tarkka valtiosäännöstä järjestöt eivät ole sopineet yhtään mitään lainsäädännöstä eivätkä voikaan sopia tietenkään lainsäädännön valta ja vastuu ovat tässä salissa onneksi niin järjestöt ovat voineet sopia ehdotuksista tälle salille ja tämä sali päättää tällä salilla on vastuu lomautuksen helpottaminen ei siis koske kaikkia yrityksiä me emme vielä tiedä tämä laaja ongelma mutta tämä ei ole pelkästään periaatteellinen kysymys on huomattava että tämä on monelle pienyritykselle myös tietokysymys suomessa on muistaakseni yli kolmesataa työehtosopimusta eikä pienyrittäjä aina voi edes tietää mitä työehtosopimusta sovelletaan tai mitä siinä määrätään

se on lähes hassunkurinen lausunto koska ei kai nyt tämän selvempää poikkeustilaa valtakunnassa voi olla siksi mielestäni kokoomuksen valiokuntaedustajien tekemä vastalause on mitä perustelluin vaikka tämä itse hallituksen esitys toki ansaitsee muuten kiitosta kiitos
arvoisa herra puhemies tuskin kukaan meistä olisi arvannut millainen koronataifuuni pyyhkäisee maapallon yli jos ajatellaan viime syksyä niin ei kukaan ajatellut ihan erilaista maailmaa mikä nyt on no tästä johtuen sitten työmarkkinakeskusjärjestöt laativat yhteisen esityksen toimista joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi ja lomautetuksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa tämä esitys on nyt yksi osa sitä ja tässähän mahdollistetaan lomauttaminen nopeammin ja myös määräaikaisten lomauttaminen ei haluaisi lomauttaa kun kerta silloinhan se tietää sitä että yritys ei tuota niin paljon kuin silloin kun siellä on kaikki työntekijät tekemässä ja bisnekset menevät eteenpäin mutta nyt tämä koronakriisi on aiheuttanut sen että talous on aika paljon pysähtynyt ja monessa firmassa on nytten kassakriisi ja tämä johtaa nyt siihen että näitä toimenpiteitä tehdään ja niillä yritetään pitää nyt yrityksiä pystyssä jokainen muistaa yhdeksänkymmentä luvun lamastakin mitä kävi kun niitä yrityksiä kaatui me näemme vieläkin niiden seurauksia toivotaan että näillä toimilla nyt saadaan aikaiseksi sellaista että ei tulisi hirveitä tragedioita

arvoisa puhemies tämä on hyvä esitys ja hyvin on tuolla valiokunnassa mietinnössä todettu tämä tematiikka tähän liittyen haluan myös kiittää edustaja satosta siitä että tätä varsinaista aktivointia ei täällä tapahdu nyt olemme kriisin keskellä ja hallitus tietysti tekee kaikkensa ja yhtä lailla eduskunta opposition tuella näitä asioita jotta pystytään pikaisesti puuttumaan tähän ja parantamaan myöskin ja takaamaan ihmisten toimeentuloa mutta tämä on iso periaatteellinen kysymys ja edustaja vartiainen hienosti mielestäni toi sen esiin tämähän koskee koko sopimusyhteiskuntaa ja itse ajattelen että sitä periaatteellista keskustelua ei ehkä tässä vaiheessa nyt halutakaan käydä ja ehkä juuri siitä syystä tuota aktivointia ei ole tapahtunut mutta täytyy henkilökohtaisesti todeta että olen vartiaisen kanssa hyvin samoilla linjoilla että kyllä tämä talo on se joka päättää eli uskon että nämä asiat tulevat myöhemmin jossakin vaiheessa esiin mutta nyt menemme tällä pohjalla ja teemme yhdessä opposition kanssa kaikkemme että tämä tämä maa pärjää ja menee eteenpäin myös tämän kriisin jälkeen haluan loppuun vielä todeta että kyllä tämä toisaalta on myöskin osoitus siitä että kyllä tämä sopimusyhteiskuntakin toimii

oleva mietintö liittyy tähän covid yhdeksäntoista niin sanotun koronaviruksen pandemian aiheuttamaan valtavaan taloussokkiin minkä myös suomi on kohdannut kaikkien muitten maailman maitten yhteydessä käytännössä monelta yritykseltä on se oma liiketoiminta loppunut seinään jos ei ihan yhdessä yössä niin kahdessa päivässä kuin veitsellä leikaten nyt me kamppailemme sitten sellaisen tilanteen yhteydessä että yritämme pelastaa mahdollisimman ja ennen kaikkea mahdollisimman monen suomalaisen ihmisen työpaikan siihen liittyen tällä nyt käsittelyssä olevalla lakiesityksellä ja siihen liittyvällä mietinnöllä mikä nyt on pöydällä pyritään helpottamaan ihmisten lomauttamista että nopeammin pystytään lomauttamaan ja että myös määräaikaisessa työsuhteessa olevia ihmisiä pystytään lomauttamaan kiitän työelämä ja tasa arvovaliokuntaa tämän asian erittäin rakentavasta käsittelystä ja tämän asian erittäin ripeästä käsittelystä sanoisin että tässä esityksessä yksi tärkeimpiä asioita on se että tämä saadaan nyt läpi tästä parlamentista ja tästä myllystä mahdollisimman nopeasti jotta me pystymme huolehtimaan niistä yrittäjistä ja työntekijöistä lomautuslappu on aina surullinen hetki elämässä se on se on huono päivä mutta lomautuspäivä on parempi päivä kuin se päivä että saa potkut ja oma firma oma työpaikka menee konkurssiin se pitää muistaa on parempi että lomautetaan kuin että irtisanotaan ja hirveintä on se jos menee periaatteessa terveitä yrityksiä likviditeettikonkurssiin kassakriisin takia konkurssiin tällaisen yllättävän tautitilanteen takia

taannehtivasta lainsäädännöstä on tiettyjä toimialoja joita tämä ei koske niin kuin tuossa aiemmissa puheenvuoroissa ehkäpä kokoomuksen puheenvuoroissa voimakkaimmin tuli esille mutta tärkeintä on että ripeästi helpotetaan lomauttamista ja ripeästi pystytään auttamaan yrittäjiä ja yrityksiä mieluummin pitämään ihmiset lomautettuna kuin niin että heillä ei ole enää mitään työpaikkaa ja heidät irtisanotaan

yritystukia mitä käsittelimme eilen lisätalousarvion yhteydessä ja sitten seuraavana pykälänähän meillä on täällä päiväjärjestyksessä työttömyysturvan parantaminen jolloin valtio auttaa niitä lomautettuja ihmisiä mielestäni sen jälkeen kun yrityskenttä on hoidettu pitää ryhtyä hoitamaan kuntia miettimään valtionosuuksien lisäyksiä ja sitten vuoden parin päästä tällä vaalikaudella tämä sali miettii miten suomen taloutta hoidetaan tämän pandemian tukahduttua

arvoisa herra puhemies tämä esitys on todellakin tarpeellinen ja esitys on kiireellinen myös omalta haluan antaa kiitoksen valiokunnalle tämän nopeasta ja asiallisesta käsittelystä on myös todettava että työmarkkinakeskusjärjestöt ansaitsevat tässä tässä kiitoksen ja huomionosoituksen että että ovat kyenneet tekemään yhteisen esityksen hallitukselle tähän liittyen on todellakin tärkeää että yritysten pelastamiseksi tehdään nyt se mitä voidaan myös työntekijöiden kannalta on tärkeää että irtisanomisten sijaan pystyttäisiin mahdollisimman suurelta osin turvautumaan nimenomaan näihin lomautuksiin mutta kyllähän tässä on todettava että ei tälläkään esityksellä valitettavasti kyetä tätä tätä yrityksiä uhkaavaa ja kohtaavaa tilannetta hoitamaan kokonaisuudessaan joka tapauksessa kaikki se mitä pystytään tekemään on tehtävä nämä kokoomuksen vastalauseessa esiin nostetut huomiot siitä että kaikki toimialat eivät tässä ole mukana aiheellisia itse suhtautuisin kyllä myönteisesti siihen ajatukseen jos eduskunta voisi tämän ponnen hyväksyä sitten kun se toisessa käsittelyssä tänne tuodaan kiinnitin huomiota siihen että nämä lait ovat voimassa kolmaskymmenes kuudetta saakka tässä on tullut kovin erilaisia päivämääriä ja aikarajoja nyt näitten lakien kohdalla tietenkin tämän lainsäädännön kohdalla varmasti on perusteltua että tämä jatkuu jonkin verran pidempään kuin nämä muut päivämäärät mutta ehkä ehkä jonkinlaista sekaannusta myös näistä kovin erilaisista päivämääristä voi tulla nimenomaan sen suhteen mikä on ikään kuin se arvio siitä miten kauan tämä kriisi ja poikkeustilanne tulee

arvoisa puhemies edustaja junnilan kysymykseen valiokunnassa ei ole ollut keskustelua huoltovarmuuden turvaamistoimien yhteydestä suomalaiseen lomautustilanteeseen kysymyshän on tässä eu valtiontukisäännöistä ja työ ja elinkeinoministeriö notifioi näistä tuista eu komissioon ja se ei varsinaisesti varsinaisesti kuulu valiokunnan toimialaan sitten muutama sana tästä työehtosopimusautonomian ohittamisesta tai sivuun siirtämisestä tässä kohtaa nyt pitää tunnistaa tilanne me olemme yhteiskunnallisessa tilanteessa jossa meillä on hyvin nopeasti etenevä kriisi jossa me tarvitsemme nopeita viisaita ja tehokkaita toimia lyhyellä varoitusajalla sen vuoksi työmarkkinaosapuolet ovat esittäneet meille paketin jossa he he ovat keskenään junailleet niitä ehdotuksia joita he katsovat että on lyhyellä varoitusajalla helposti vietävissä sinne työmarkkinakenttään niin että siitä ei isoa kuprua

talossa eikä suinkaan työmarkkinaosapuolten kesken niin nämä realiteetit on hyvä tunnistaa siellä tunnistaa siellä taustalla mikäli me lähtisimme pelaamaan työehtosopimusautonomian kanssa se edellyttäisi huomattavasti pidemmän lainvalmisteluprosessin eikä kyllä ehtisi koronan ensimmäiseen eikä ehkä siihen toiseenkaan aaltoon vielä

sen tarkoituksenmukaisuudesta nimenomaan suhteessa tämän kriisin hallintaan

ei ole osoitettu osoitettu minkäänlaista näyttöä kun otetaan huomioon että me tiedämme jo tällä hetkellä että merkittävä osa työmarkkinakentästä on nämä muutostoimet ottanut käyttöön kun tässä tarkoituksena on nimenomaan nimenomaan estää laajamittaisempien yhteiskunnallisten vaikutusten syntyä ei turvata yksittäisten yksittäisten yritysten yritysten oikeuksia edustaja vartiainen toi tässä esiin yhtenä argumenttina että pienet yritykset eivät tiedä työehtosopimustaan ja sen takia tätä on hankala toteuttaa on aivan totta ja tähän valiokuntakin mietinnössään kiinnitti huomiota että että tiedotus tässä tilanteessa varmasti on haastavaa mutta en voi olla huomauttamatta tässä että työsopimuslain neljännen pykälän mukaan jos jos työnantaja on palkannut työntekijän joko toistaiseksi tai yli kuukauden mittaiseen työsuhteeseen hänen on viimeistään pyydettäessä toimitettava työntekijälle tieto työsuhteen ehdoista jotka sisältävät myös sovellettavan työehtosopimuksen eli jos yrittäjä ei tiedä mitä työehtosopimusta pitäisi soveltaa niin hänen ei pitäisi palkata työntekijöitä ja ja tämä lainsäädäntö ei silloin koske

arvoisa puhemies mielestäni tämä niin sanottu työmarkkinajärjestöjen työelämää koskeva koronapaketti osoittaa sen että meidän työmarkkinajärjestöt ovat hyvin pragmaattisia silloin kun hätä on käsillä etsitään käytännön ratkaisuja ja etsitään sellaisia ratkaisuja jotka kohtelevat kohtelevat tasapuolisesti niin työntekijöitä kuin yrittäjiäkin jotta yhteistä työllisyyttä pystytään pelastamaan ja jos silloin sotkeennutaan niihin asioihin jotka ovat ideologisia ne keskustelut menevät juntturaan ja sellaista ratkaisua ei synny nopeasti

viisi viisi suomen lipun alla olevaa yhtiötä yksi ruotsin lipun alla ja yksi viron lipun alla ja se toimii niin että tällä tuella katetaan sitä epäkannattavuutta joka tälle merenkululle tulee silloin kun henkilöt eivät liiku mutta tavaraa pitää liikutella tämä on eu säännösten mukainen sen vuoksi se on tehty niin kuin on mutta se on myös mahdollista periä takaisin myöhemmin jos käy ilmi että kannattavuus olisikin ollut olemassa ilmankin tätä tukea

arvoisa puhemies kiitos valiokunnalle hyvästä työstä aivan täydellinen se ei tietenkään tällä ajalla ole niin kuin tässä edustaja satonen puhui mutta omat ongelmansa tässä on ymmärrän ymmärrän molempien puolien näkökulmat

tilanteen tietysti pitäisi olla tasapuolinen kaikille toimijoille kaikille yrityksille toivottavasti siihen vielä ratkaisuja löytyy tässä yhteydessä en voi olla ottamatta esille sitä tilannetta mikä yrityksillä on käsillä senaatti kiinteistöt ilmoitti tänään että että he antavat yrityksille jopa sata prosenttia alennusta vuokrasta erikseen sopien ja nyt kuntien käytännöt vaihtelevat hyvin voimakkaasti siinä miten eri kunnat toimivat yritysten kanssa toivoisin että tähän saadaan jotain koordinaatiota onko se sitten kuntaliitto joka joka suosittelee kunnille tai mikä on se toimintamalli mutta yritykset ovat todella kovilla ja sieltä ei paljoa tarvitse tulla lupausta tai vastaantuloa joka saattaa ratkaista sen haluaako yrittäjä edes yrittää jatkaa a yrityksen elämää ja pahimmassa tapauksessa jopa b omaa elämäänsä

edustaja kiurun puheenvuoroon vaikka se ehkä meneekin hieman asiasta ohi on pakko kyllä jatkaa se on ihan totta että yrityksillä on paljon muitakin murheita kuin tämä henkilökunta asia tällä hetkellä jos liikevaihto on täysin romahtanut niin se vuokra asia on kyllä erittäin että varsinkin nämä isot vuokranantajat tulisivat vastaan palatakseni vielä tähän työsopimusasiaan niin niin voidaan nähdä myös myös periaatteellisena

jonkun aikaa myöskin näitä työmarkkina asioita seuranneena

kun tämäkin sopimus on tehty järjestötasolla ja keskusjärjestötasolla on on tämä asia tehty niin minusta on aika kohtuutonta että sitten on joitakin liittoja jotka eivät ikään kuin suostu tekemään sitä ratkaisua joka keskusjärjestötasolla on tehty nämä muutamat liitot en tiedä vielä mitä ne ovat tällä kerralla ehkä voisi veikata mitä siellä mahdollisesti on joka tapauksessa vievät vähän pohjaa pois siltä koko koko systeemiltä sen takia olisi olisi minusta aika hyvä että tällaisessa tilanteessa kun kyse on poikkeusoloista ylitse silloin se olisi itsestäänselvää että se koskee kaikkia sen ymmärrän että että silloin kun kyse on kyse on normaalista lainsäädännöstä voi olla perusteltua se että teseillä mennään mennään yli näistä siitä näkökulmasta katsoen että alojen tilanne saattaa olla erilainen mutta nyt ollaan semmoisessa tilanteessa tämä tilanne kohdistuu lähes kaikkiin olisi hyvin selkeätä silloin että mennään yhteisillä pelisäännöillä

arvoisa puhemies edustaja kontula täällä peräänkuulutti mahdollisimman tehokkaita toimia joilla tässä kriisitilanteessa saadaan nopeasti muutetuksi kaikkialla työelämän sääntöjä no ilman muuta siinä tehokkain tapa on tietenkin säätää laki joka koskee kaikkia on ihan suorastaan naurettava ajatus että tässä yhteydessä olisi tarvittu pidempi valmistelu sille että pykälä olisi kirjoitettu kokoomuksen ehdotuksen mukaisella tavalla on myös jokseenkin epäuskottava ajatus että tällaisessa tilanteessa tästä asiasta olisi syntynyt merkittäviä työtaisteluja edustaja filatov halusi jotenkin ideologisoida tämän kysymyksen no sitä ideologisoidaan niin onhan tämä nyt ideologinen ratkaisu siinä samassa hengessä sen saman ideologian hengessä jolla on vuosikausia esimerkiksi syrjitty järjestäytymättömiä yrityksiä koetettu saada heidät vaikeampaan asemaan vain siksi että järjestäytyminen olisi suomessa houkuttelevaa kyllä tämä selvästi osoittaa jotain halua pitää jostain ideologiasta kiinni aika vahvasti siinäkin tapauksessa että se aiheuttaa selvästi eriarvoisen tilanteen eri yritysten välillä

mitä heidän pitäisi tietää yritystoiminta on aika vaativaa ja minä suosittelisin edustaja kontulalle tutustumista monen pienyrittäjän arkeen ei se aina niin helppoa ole teidän mielestänne pitäisi tietää kaikki eivät tiedä mutta tuottavat silti hyvinvointia ja arvonlisää

vartiainen ette varmaankaan nyt edellisellä puheenvuorollanne tarkoittanut että yrittäjiltä ei voida edellyttää että he tunnistavat pitkälti vakiintuneet ja pitkään voimassa olleet aivan työnantajavelvoitteiden ytimessä olevat olevat säännökset noudatettaviksi jos nyt

puhutaan työsopimuslaista ja sen soveltamisesta joka ei ytimeltään ole muuttunut kymmeniin vuosiin ja jos nyt edustaja vartiainen on sitä mieltä että yrittäjiltä ei voida edellyttää että he tästä selviävät niin kyllä me olemme sitten sellaisessa maailmassa että minkä takia ylipäätään työmarkkinoilla lakeja säädetäänkään kysymys ei ole mistään poikkeuksellisesta pienestä kommervenkista vaan ihan yleistason laista joka koskee kaikkia työnantajia on koskenut jo niin kauan kun tämäntyyppinen yhteiskuntajärjestelmä meillä on ollut käytössä mitä tulee sitten siihen olisiko olisiko kokoomuksen esittämä malli ollut hoidettavissa yhtä iisisti kuin tämä nyt valittu tie niin meillä on ministeriön arvio jonka mukaan kysymys olisi ollut perustuslailla turvattuun työehtosopimusautonomiaan puuttumisesta koska työehtosopimustie on tässä yhteydessä nopeampi ja koska koko esitys perustuu työmarkkinajärjestöjen yhteiseen esitykseen hallitukselle pidettiin esitettyä järjestelyä perusteltuna ja tässä muistiossa joka siis on nyt jo parin päivän takaa arvioidaan että jo siinä vaiheessa kahdeksankymmentä prosenttia työmarkkinoista olisi muuttanut työehtosopimuksensa vastaamaan tätä sääntelyä ja siinä vaiheessa neuvottelut olivat vielä monella alalla kesken siellä tosiaan oli yksittäisiä aloja kuten esimerkiksi farmaseutit jotka katsoivat että heillä ei ole

arvoisa puhemies mikään ei kuitenkaan nyt poista sitä tosiasiaa että hallitus on kertonut tämän muutoksen koskevan kaikkia yrityksiä ja nyt se ei tule sitä tekemään tässä on aivan selvä ristiriita sen välillä mitä hallitus on kertonut tekevänsä ja mitä täällä nyt toteutuu sitä ei mikään kaunis puhe tässä salissa muuta

jatkuvasti käydään oikeusteitse riitoja siitä mitä sopimusta mihinkin kysymykseen sovelletaan se miten tuo hallituksen esitys on kirjoitettu on eri asia kuin se miten sitä tässä talossa arvioidaan eli nähdäkseni tämä kokoomuksen vastalauseen mukainen toimintatapa olisi ollut äärimmäisen hyvin perusteltu totta kai hallituksen esityksessä se kirjoitetaan hallitukselle suosiollisella tavalla mutta tässä on tullut päivänselväksi että yritysten samanarvoinen kohtelu ei nyt hallituspuolueita kiinnostanut

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kolme

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies jatketaan edelleen tätä työmarkkinajärjestöjen koronapakettia eli kyseisessä hallituksen esityksessä on kysymys lomautetun oikeudesta työttömyysetuuteen tavanomaista kevyemmällä käsittelyllä

uhkaa tietystikin lomautusten merkittävä ja nopea lisääntyminen mutta jota saattaa tulevaisuudessa uhata myös te toimistojen henkilöstön sairastuminen eli tässä tilanteessa pyritään helpottamaan byrokratiaa jotta kaikki saisivat työttömyysetuutensa kohtuullisessa ajassa kukaan ei joutuisi kohtuuttomaan tilanteeseen on ehdotettu väliaikaisena heinäkuun loppuun asti no työmarkkinajärjestöjen taholta toivottiin että kaikki nämä koronapaketin osat olisivat kestoltaan saman mittaisia kuitenkin tämä esitys on tehty kuukautta pidemmäksi heinäkuun ajaksi vielä sen jälkeen kun tuo edellinen esitys jo päättyy johtuen siitä että ministeriö on huolissaan vielä heinäkuun osalta te toimistojen riittävyydestä ja ennakoi että ruuhkan purkaminen kestäisi sen verran pidempään että tätä pidennystä tarvitaan

arvoisa puhemies tällaiset helpotukset ovat nyt todellakin tarpeellisia nyt jos henkilö joutuu lomautetuksi niin hänen ei ei tarvitse opintoja tai yritystoimintaa keskeyttää olisin halunnut tiedustella valiokunnan puheenjohtajalta ja muilta valiokunnan jäseniltä ja asiaa tuntevilta minkälaisia ajatuksia on sen suhteen onko mahdollista myös aloittaa opinnot vapaasti lomautuksen ja työttömyysturvan aikana nyt on tilanne jossa meillä on valtava määrä ihmisiä lomautettuna hyvin poikkeuksellisesta syystä joka ei johdu ihmisten omasta toimeliaisuudesta on myös hyvin poikkeuksellinen tilanne jossa ihmiset ovat kotona karanteenissa käytännössä hyvin suuren osan ajastaan

mahdollisuuksia täydentää omaa osaamistaan opinnoilla hyvin monella oppilaitoksella on toimivia verkkokursseja yliopistoilla on verkkokursseja nyt huomasin että esimerkiksi helsingin yliopisto on avannut tällaisen avoimen talous ja koronakriisiä käsittelevän verkkokurssisarjan ja ja nehän ovat varmasti mielenkiintoisia mutta uskon että ihmisillä olisi motivaatiota myös siihen että saisi jonkun itselle relevantin opintokokonaisuuden suoritettua mahdollisesti nyt kuukausiakin

tai jopa vielä pidempään kestävän koronakriisin aikana myös lomautukset työttömyys voivat kestää pidempään pitäisin hyvin tärkeänä että me varaudumme jo siihen aikaan kun tämä kriisi loppuu ja me tunnistamme sen että meillä on aloja joissa on täystyöllisyys vallinnut ennen koronakriisiä ja meillä on aloja joissa on täystyöllisyys edelleen etenkin terveydenhuoltoalalla voi tulla työvoimapula miten me hyvin joustavasti lisäkoulutusmahdollisuudet esimerkiksi laboratorioihin ja muuhun terveydenhuoltoon ja kaikille tämmöisille tarpeellisille aloille joilla kuitenkin tarvitaan myös myös lisää henkilöstöä ottaen huomioon tosiaan tämän jopa räjähdysmäisesti kasvavan ja lomautettujen määrän olisi todella tarpeen pohtia miten saamme ihmisille mahdollisuuksia lisäkoulutukseen ilman että että tätä estetään ja miten se mahdollistettaisiin tosiaankin työttömyysturvan ja lomautuksen aikana hyvin vapaasti me tiedämme että edelleen ennen tätä kriisiä ja tämän jälkeen suurin osa työpaikoista syntyy sellaisille aloille joissa tarvitaan korkeakoulutusta meillä on hallitusohjelmassa tavoitteena lisätä korkeakoulutettujen nuorten nuorten osuutta ja tähän tavoitteeseen meidän nyt todellakin kannattaa pyrkiä myös tämän kriisin aiheuttaman hyvin poikkeuksellisen tilanteen myötä jossa ihmiset ovat vailla tekemistä ja työtä ainakin osa ihmisistä jos ei ole perhettä lapsia huollettavana niin saattaa olla mahdollisuus tosiaankin työn puuttuessa ryhtyä opiskelemaan jotain sellaista alaa oli se koodausta oli se nyt on ollut todellakin työvoimapulaa ja sillä tavalla me olemme kestävämpi yhteiskunta kun me tästä kriisistä vapaudumme onko tällaista keskustelua käyty

lomautetun toimeentulon tärkeää että lomautettu saa tältä lomautusajalta maksettavan työttömyysetuuden ilman aiheettomia viivytyksiä työ ja elinkeinoministeriön mukaan koronavirustilanteen vuoksi käynnistyneiden yt neuvotteluiden piirissä on kaksisataakuusikymmentätuhatta henkilöä ja sitten kun otetaan huomioon että tämä luku ei sisällä alle kaksikymmentä henkilöä työllistäviä yrityksiä niin tällä hetkellä arvioidaankin että lomautusten piirissä on noin kolmesataaviisikymmentätuhatta viiva neljäsataatuhatta henkilöä ja koko aika tulee lisää nyt käsiteltävän esityksen tavoitteena onkin että tuetaan te toimistojen selviytymistä ruuhkautuvasta lomautettujen työnhakijoiden työttömyysturva asioiden käsittelystä ja ennen kaikkea turvataan lomautetun työnhakijan viivytyksetön työttömyysturva asian käsittely mitenkään toivottavaa että työttömyyskorvaukset tulevat myöhässä ja niitä joutuu odottamaan ja silloin moni perhe ja henkilö joutuu turvautumaan esimerkiksi pikavippeihin että saadaan talous pyörimään kaikilla ei ole säästöjä ei ole pystynyt tuloista johtuen säästämään sitten joudutaan pikavippikierteeseen ja sitten kun niitä työttömyysetuuksia saadaankin paljon myöhässä niin ne menevätkin sitten pikavippien maksuun ja tulee se kierre siinä meidän on kyllä tehtävä kaikkemme että saadaan toimeentulo turvattua näille ketkä lomautetaan etteivät he joudu pitkään odottelemaan

herra puhemies tämä käsittelyssä oleva työttömyysturvalain muutos liittyy juuri tuossa edellisessä päiväjärjestyksen kohdassa käsiteltyyn yritysten lomautusoikeuden lisäämiseen ja sääntelyn vähentämiseen sen osalta miten henkilöitä voidaan työsuhteessa lomauttaa tässä on tämmöinen symmetria rakennettu näiden kahden kahden esityksen välille joita olemme hyvässä yhteistyössä muun muassa puheenjohtaja anna kontulan ja ja arto satosen kanssa käsitelleet muidenkin hyvien työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenten kanssa edustaja lehtokin on paikalla olemme käsitelleet hyvässä yhteisymmärryksessä näitä molempia esityksiä erittäin nopealla tahdilla ja ne liittyvät toisiinsa ne liittyvät tämän covid yhdeksäntoista valtavan talouskriisin hoitamiseen on puhemies hyvin perusteltu ajatus että kun nyt annetaan yrityksille mahdollisuus lomauttaa helpommin ja työntekijän suoja siltä osin ohenee sitten hänen työttömyysturvansa sosiaaliturvansa hivenen tässä paranee tämä lakimuutos on samalla tavalla määräaikainen ensi kesään asti kuten tuo äsken käsitelty työsopimuslain ja merityösopimuslain ynnä muiden muutoskin oli puhemies en voi olla kyllä yhtymättä edustaja satosen esiin nostamaan nostamaan asiaan että kyllä meidän nyt pitää myös ajatella ihan uudella tavalla tavalla joka tasolla täytyy ajatella julkisella puolella varmasti terveydenhuoltoon liittyen yritysmaailmassa erityisesti siellä maatiloilla turkistiloilla

samaan aikaan korkea työttömyys ja meillä on sellaisia alkutuotannon aloja itse asiassa alkavat olla lähes kaikki missä enemmän tuotetaan jotakin alkutuotantoa jotka eivät pyöri ilman ilman lähetettyä työvoimaa ja ilman ilman vierastyövoimaa ja se on tietysti todella erikoinen tilanne ja kertoo siitä että jotakin on meillä yhteiskunnassa kyllä mennyt tässä rikki jo aikaisemmin kyllä tässä täytyy nyt rakentaa sellainen malli millä tavalla me saamme nyt lomautettuja tai jopa sitten irtisanottuja kokonaan työpaikkansa menettäneitä ihmisiä ohjautumaan tässä yhteiskunnassa niille toimialoille joilla on pulaa työvoimasta ja joille nyt sitten ei ehkä kausityövoimaa pysty samalla lailla saamaan eli malleja pitää löytää ei paras ratkaisu ole se että nyt sitten tämän talouskriisin takia lomautettu henkilö on työttömyysturvalla vaikka työttömyysturvan parantaminenkin on ihan paikallaan sen vielä puhemies sanon että kun me olemme nyt toista päivää käsittelemässä ensimmäistä kertaa niitä päiviä tulee lukuisia tälle eduskunnalle

tätä pakettia talouskriisin hoitoa tähän virukseen pandemiaan liittyen niin tässähän pitää rakentaa sellainen ketju että alkuvaiheessa meidän pitää pystyä pelastamaan kaikki terveet yritykset sellaiset terveet yritykset joiden liiketoiminta olisi muuten kannattavaa ellei olisi tullut näitä liikkumisrajoituksia ja rajoja ei olisi laitettu kiinni sitten meidän pitää auttaa niitä ihmisiä jotka nyt lomautetaan ehkä irtisanotaan heille tarjota tukea palveluita monenlaista auttamista ja sen jälkeen ruvetaan arvioimaan varmasti jo kevään aikana kuntien tilannetta tämä aiheuttaa myös kuntatalouteen valtavia ongelmia pannaan sinne lisäpaukkuja kun ollaan saatu tämä ketju yritykset työntekijät kunnat kuntoon sitten katsotaan vuoden parin päästä

edustettuina pääsevät vielä mukaan siihen kökkään missä ruvetaan sitten laittamaan kuntoon suomen taloutta siinä uudessa maailmassa tämän koronapandemian laannuttua

herra puhemies täällä ovat kollegat pitäneet erinomaisia puheenvuoroja tästä käsittelyssä olevasta asiasta mutta vielä vielä muutama lyhyt huomio tähän päälle ensinnäkin tästä kokonaisuudesta kuten täällä kollegat ovat jo tuoneet esille niin niin kyse on kokonaisuudesta ja on minusta erittäin perusteltua että tässä tilanteessa edustaja lehto toi esille näitä lukuja mitä me tiedämme tällä hetkellä lomautuksen alla tai lomautusuhan alla olevien työntekijöiden määrästä ja ja siitä miten nämä nämä luvut ovat kehittyneet viime päivinä samaan aikaan käydään myös läpi näitä näitä menettelyitä ja ja pyritään turvaamaan se että nämä henkilöt jotka jotka nyt tulevat jäämään vaille työtä saavat mahdollisimman nopeasti myös apua tähän heidän tilanteeseensa ja että myös käytännössä meidän lainsäädäntömme sitten tilanteen mahdollistaa siltä osin tämä esitys on on erittäin hyvä ja perusteltu herra puhemies haluan tähän samaan teemaan liittyen vielä nostaa esille huomion joka koskee ylipäänsä meidän työttömyysturvamenoja meidän työttömyysturvamenoja ja tätä tilannetta kiinnitin huomiota tässä muutama päivä sitten työllisyysrahaston kannanottoon heidän tilanteeseensa liittyen mehän tiedämme sen että että työllisyysrahasto on pystynyt keräämään suhdannepuskurinsa melkein täyteen mikä on tietysti hyvä hyvä tuki siinä mielessä että että silloin kun työttömyys on ollut hyvin alhainen on voitu vastaavasti sitten työttömyysvakuutusmaksujen tasoa laskea ja ja vähitellen kerätä se puskuri täyteen taas näitä heikompia huonompia aikoja varten nyt kun tämmöinen tilanne on tullut eteen niin niin taas tätä puskuria voidaan sitten sitten käyttää näiden näiden etuuksien maksatukseen mutta epäilenpä kuitenkin näin että että mikäli nämä luvut toteutuvat siltä siltä osin mitä tänäänkin on on keskustelussa tuotu esille niin kyllähän myös siellä tulee olemaan erittäin isoja haasteita ylipäänsä meidän työttömyysturvamenojen

kehittymään

puhemies haluaisin kiinnittää huomiota kahteen asiakokonaisuuteen ensinnäkin todellakin täällä edustajat kurvinen ja satonen ovat erinomaisesti puhuneet siitä miten työvoiman liikkuvuuden kautta voidaan tätä kriisiä lievittää jos pystytään lisäämään työpanosta talouden joillakin sektoreilla mutta samalla on syytä muistaa että meillä on ollut niin kauan kuin jaksaa tässä katsella taaksepäin ainakin kymmenen vuotta tilastokeskuksen mukaan vähintään sataviisikymmentätuhatta työtöntä työministeriön lukujen mukaan paljon enemmänkin samalla kun jo kauan on vallinnut vallinnut esimerkiksi maa ja metsätalouden tehtävissä selvä joissakin osissa suomea lähes huutava työvoimapula eli pelkästään se että työvoimaa vapautuu ei näytä riittävän ja tuskin riittää siihen että sama työvoima voisi työllistyä muualla taloudessa siihen tarvitaan erilaisia uudistuksia sekä varmaan koulutusta mutta todennäköisesti myös jonkinlaisia normimuutoksia työvoimahallinnossa ja sosiaaliturvan periaatteissa se ei tule tapahtumaan itsestään

tässä on päästy nopeasti etenemään mutta kun katson tätä työmarkkinakenttää omien tietojeni ja kokemusteni nojalla niin näyttäähän tämä tilanne siltä että samalla on syytä ryhtyä miettimään työttömyysturvan ja nykyisen kassajärjestelmän tulevaisuutta ei tarvitse olla kummempi fakiiri jos ennustaa että moni pieni työttömyyskassa tässä joutuu suuriin vaikeuksiin ja meidän pitäisi tässäkin salissa

vaikka se tässä vaiheessa on tilapäinen askel saattaa myös olla jonkinlainen askel kohti tulevaisuuden kattavampaa ja paremmin ajateltua työttömyysturvajärjestelmää niin kuin sosiaalipolitiikan professori heikki hiilamo on ansiokkaasti todennut kiitos

laaja alaisemmin keskustelua liittyen työttömän ja lomautetun mahdollisuuteen opiskella ja harjoittaa yritystoimintaa no ottaen huomioon että tämä hallituksen esitys tuli saliin vasta eilen ensimmäisen kerran ei nyt kauhean filosofisia laajoja pohdintoja ole ehditty tässä yhteydessä keskustella mutta kylläkin aikaisemmin muiden asioiden yhteydessä on tätä paljon pohdittu ja on pohdittu jo edellistenkin työ ja tasa arvovaliokuntien aikana tämän kyseisen lakiesityksen osalta aivan kuten edustaja holopainen toivoi kyse ei ole vain siitä että silloin kun henkilö jää lomautetuksi hänellä on käynnissä opiskelut ja yritystoiminta vaan hänellä on mahdollisuus harjoittaa opintoja taikka yritystoimintaa työttömyysturvan estämättä tämän lakiesityksen voimassaoloajan

henkilökohtaisesti minä toivon että tästä saadaan materiaalia myös tulevaisuuteen esimerkiksi sotu komitean käyttöön siitä kuinka tällainen lakimuutos saattaa saattaa mahdollisesti vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen nyt on kuitenkin huomattava että tämä lakiesitys koskee vain lomautettuja tämä ei koske kaikkia työttömiä eli kyseessä on vain yksi työttömien alaryhmä eli kuitenkin verraten pieni ja rajattu sekä ajallisesti että että

kohderyhmältään rajattu

laajemmin herättelisin ja toivoisin päättäjiltä kovasti kriisitietoisuutta siitä että tässähän jos rehellisiä ollaan tulossa aikamoinen katastrofi näiden erilaisten etuuksien maksatusten kanssa mikä realisoituu viimeistään kuukauden päästä ehkä jo sitä ennen mikään omassa tiedossani oleva seikka ei toistaiseksi estä sitä että viivästyksiä tulee ne viivästykset ovat merkittäviä ja ne kohdistuvat ainakin osin sellaisiin ihmisiin joilla ei ole omassa taloudessaan ennestään sellaisia puskureita joidenka varassa niistä selvitään

etuusbyrokratiaa pystyy pyörittämään eli edes määrärahoilla ei välttämättä ole ole mahdollista rekrytoida semmoista joukkoa etuuskäsittelijöitä jotka pystyisivät estämään näiden viivästymisten toteutumista tämä on vakava asia tämä on todella vakava asia yhteiskunnan legitimiteetin kannalta sitten kun tämä kohdistuu nopeasti isoihin ihmisryhmiin erikseen vielä tässä on keskusteltu maataloustyöstä ja sen työvoimapulasta joka nyt on ilmeinen ja vakava asia koska se liittyy myös meidän huoltovarmuuteen jonkin aikaa sitten kävin läpi marjanpoiminnan työehtosopimusta ja ja tein vähän laskelmia ongelmahan on on se että kun maataloutta yleensä harrastetaan maaseudulla työttömistä erityisesti perhetilanteestaan liikkuvassa asemassa olevista työttömistä melkoinen osa asuu kaupungeissa ja ainakin marjanpoiminnassa työehtosopimus on niin heikko että ei ole mahdollista lähteä marjanpoimintaan jos on kaupungissa vuokra asunnossa yksin asuva henkilö kysymys ei ole siitä että se ei ole kannustavaa että ei saa enemmän rahaa kuin sosiaalietuuksilla vaan se ei yksinkertaisesti ole mahdollista koska siinä kuolee nälkään se se kompensaatio suhteessa niihin matkakustannuksiin asumisen kustannuksiin mitä siitä koituu on niin heikko

jos me haluamme säilyttää meidän ruokaturvan tässä maassa myös koronan ylitse tämä on yksi asia mihinkä meidän pitäisi nyt jotain kikka kolmosia sitten keksiä itse minä olisin valmis harkitsemaan nyt kriisioloissa esimerkiksi palkkatuen hyödyntämistä tässä kohtaa jotta me saamme huolehdittua siitä että meidän meidän maatalous pystyy tuottamaan sen ravinnon mitä väestö tarvitsee mutta on toki myös niin että tämä ei ole pelkästään nyt kriisiajan ongelma vaan pitkäaikainen ongelma ja sitten pitemmällä tähtäyksellä näiden ratkaisujen täytyy olla joitakin muita kuin palkkatuen kaltaisia suoria tukia työnantajille
arvoisa puhemies on tietenkin erinomainen asia jos pystytään työttömyysetuuksien maksattamista lomautetuille nopeuttamaan ymmärrän että se on helpommin sanottu kuin tehty on myös erittäin tärkeää että tässä tilanteessa voi harjoittaa opintoja ja yritystoimintaa ja saa silti työttömyysetuuden se on vaikea asia sitten käytännössä sen me tiedämme mutta jos jollakin tällainen mahdollisuus on niin se on tietysti erinomainen asia että se sallitaan sitten erityisesti minut kirvoitti tämän puheenvuoron pyytämiseen tuon tunnetusti rakentavan satakuntalaisen oppositioedustajan arto satosen puheenvuoro tämä maatalouden kausityövoimatilanne on todella ongelmallinen

aika pitkälti nimenomaan ulkomaisen työvoiman varaan sitä on tullut eniten ukrainasta mutta myös monista muista maista nyt sitten näyttää mitä ilmeisimmin siltä että tätä työvoimaa ei monestakaan syystä saada kuudestatoistatuhannesta työntekijästä on ollut kysymys kevät ja kesäkaudella ja nämä työthän ovat jo itse asiassa alkaneet istutus ja kylvötyöt siellä on myöskin monenlaista käsin tehtävää työtä ja ja harsojen levittämistä mansikan istuttamista ja niin edelleen heti jo tässä keväällä

ja sitten kesällä tulevat nämä tärkeät poimintatyöt muun muassa mansikan ja herneen poimintatyöt ja ja ne pitää saada tehdyksi on tietysti erittäin hyvä jos suomesta saataisiin työvoimaa näihin töihin muitakin kuin opiskelijoita ja koululaisia minun käsitykseni mukaan nämä tilat jotka tätä työvoimaa eniten käyttävät ovat erittäin kehittyneitä ja niillä on erittäin hyviä majoitustiloja ja ne varmasti ovat kun hyvän työntekijän saavat valmiita joustamaan myöskin palkoissa käsittääkseni voi maksaa enemmänkin kuin työehtosopimus edellyttää ja uskon että tässä tilanteessa hyvälle työntekijälle maksetaan mutta nimenomaan se että saataisiin ihmiset lähtemään myöskin näihin maatalouden töihin tässä tilanteessa on erittäin tärkeää on kysymys tietysti huoltovarmuudesta tärkeä asia yleensäkin emmehän me tiedä miksi tämä maailma tässä pikkuhiljaa muuttuu ainakin lähitulevaisuudessa elintarvikkeitten saanti on kaikin keinoin turvattava

arvoisa puhemies tässä on erittäin hyvä mahdollisuus tehdä yhteistyötä sivistysvaliokunnan kanssa ja talousvaliokunnankin kanssa kun pohditaan nyt uudella tavalla keinoja myös tulevaisuuden rakentamiseksi on huomioitava että vaikka verkkokurssit eivät tarjoa samanlaista lähiopetusmahdollisuutta tokikaan niin ne ovat nyt ottaneet aimo harppauksia eteenpäin ja siellä on aika helppoa tiettyyn pisteeseen asti lisätä opiskelijamääriä toki se täytyy tehdä niin että myös varmistetaan opetuksen laatu ja ja sinnekin on on syytä ohjata resursseja mutta kyllä mahdollista olisi suunnitella sellaisia moduuleita jotka nyt palvelevat näitä ihmisiä jotka joutuvat lomautetuiksi tai työttömiksi kukaan ei tiedä tätä tarkkaa kestoa mutta kyllä meidän täytyy varmaan varautua sellaiseen kohtuullisen pitkäänkin aikaan jossa ainakin osa ihmisistä on vailla työtä ilman omaa syytään ja tässä jos jossain kannattaa kyllä nyt käyttää joitakin uusia keinoja myös sen edistämiseksi että me huolehdimme suomen elinkeinorakenteen monipuolistamisesta tämmöisen kriisinkin aikana jotta me sitten pärjäämään globaalissa taloudessa sen kriisin jälkeen kestävällä tavalla on totta kai tärkeätä myös huolehtia niistä keinoista joilla me saamme ruoantuotantoon riittävästi henkilöitä mutta on myös vähintäänkin yhtä tärkeätä

että meillä on muilla yhteiskunnan kriittisillä aloilla riittävästi osaavia ihmisiä ja ennen kaikkea myös huolehdimme siitä että me annamme ihmisille nyt mahdollisuuksia ja toivoa tehdä sellaisia asioita jotka vievät heitä eteenpäin elämässä sen sijaan että että joutuu olemaan kotona pienissä tiloissa vailla tekemistä

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan asian kiireellisyyden vuoksi

pidettävään kolmanteen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan eli nyt lähetekeskustelu tästä muutetusta asetuksesta

arvoisa puhemies tässä keskellä poikkeusoloja haetaan koko ajan niitä parhaita tapoja parhaita käytäntöjä joilla saamme suojattua suomea tältä uudelta vaaralta ja tehtyä sen niin että siinä samalla turvaamme mahdollisimman tehokkaasti ja laajasti ihmisten perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia nythän on kyse poikkeuksellisen voimakkaasta rajoittamisesta ihmisten liikkumisen vapauden rajoittamisesta sen tähden on ollut syytä olla aivan erityisen tarkka tämän käyttöönottoasetuksen punninnassa ja ja harkinnassa ja jo tässä vaiheessa on nähdäkseni syytä kiittää niin valtioneuvostoa kuin perustuslakivaliokuntaa ja kaikkia valiokunnan työhön myötävaikuttaneita asiantuntijoita vahvasta ja hyvästä yhteistyöstä parhaiden ratkaisujen löytämiseksi

on olemassa joku kylä tai paikkakunta missä vielä koronaa ei ole niin meidän pyrkimyksemme on yrittää pitää se paikka sellaisena ja sen tähden nyt näihin rajuihin toimiin ryhdytään samalla on toki niin että kun ihmisten on edelleen syytä pitää huolta ihmissuhteista läheisistä töistä ja luottamustoimista niin kaiken tämän on tietysti sujuttava edelleen niin hyvin kuin vain mahdollista ja sen tähden nyt onkin kiinnitetty huomiota niin valtioneuvoston muistiossa kuin taustakeskusteluissa eilisessä

on todellakin parempi olla liikkumatta tämä on säädetty voimaan nyt kolmen viikon ajaksi se on samalla lyhyt ja pitkä aika se on niin lyhyt aika kuin vain voidaan ajatella jotta saadaan mahdollisimman tehokkaasti estettyä koronan etenemistä toisaalta se voi ymmärrettävästi olla monille pitkä aika ja sen tähden onkin nyt tärkeää painottaa sitä miten tuetaan ihmisten jaksamista

siksi onkin nyt tärkeää että tässä koko ajan kun pohditaan keinoja suojata ihmisten elämää myös näillä rajoittamistoimilla samalla kehitetään myös auttavia puhelinpalveluja panostetaan sosiaalityöhön ja mietitään kaikkia muitakin luovia ratkaisuja joilla saadaan mahdollistettua se että me yhdessä kestämme läpi tämän kriisin ja läpi näiden rajoitusten

ryhtyvätkö ihmiset sitten liikkumaan uudellamaalla entistä enemmän ja kohtaamaan toisiaan entistä useammin näin ei toki pitäisi olla ja ainakin tähän asti on vaikuttanut siltä että suomalaiset ovat kyllä pitäneet kiinni siitä että mahdollisimman tiiviisti pysytään kotona ja poistutaan sieltä vain silloin kun se on välttämätöntä ja tietysti toiveena on että tämä linja jatkuu ja kantaa ihan sinne loppuun asti kun olemme saaneet tämän pandemian selätettyä siinä voi mennä hetki se on pakko tunnustaa se on myös pakko tunnustaa että tämä aika on varmasti monelle vaikeaa ja sen tähden onkin näitä aiemmin kuvaamiani tukitoimia tässä rinnalla koko ajan kehitettävä koska vain toisistamme välittämällä vain yhteiskunnan turvaverkkoja tiivistämällä me selviämme tästä kriisistä

mutta yhteistyöllä ja nimenomaan täällä eduskunnassa puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä tästä päästään yli ja löydetään ne parhaat ratkaisut joilla saamme suojattua elämää tehokkaimmalla mahdollisella tavalla
harkitsen että myöntäisin tässä kahden minuutin debattipuheenvuoroja mikäli saan varsinaisen puheenvuoron pyytäneiltä riittävästi nyökkäyksiä siitä että voisitte peruuttaa puheenvuoronne siirrytään debattipuheenvuoroihin kahden minuutin jaksoilla pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan p painiketta

minä ehkä luen teidän ajatuksenne oikein jos totean että olisi erinomaista että me tämän varsinaisen keskustelun kävisimme tästä aiheesta kun perustuslakivaliokunta on antanut mietintönsä eli minun toivomukseni olisi se että me itse asiassa pidättyisimme kaikki juuri nyt puheenvuoroista ja sen perustuslakivaliokunnan mietinnön jälkeen käyttäisimme nämä arvokkaat puheenvuorot

minulle sopivat lyhyet puheenvuorot mutta ehkä kuitenkin olisi hyvä että demokratian vuoksi voimme muutaman sanan tästä sanoa kun kuitenkin edustajat ovat tuolla keskustelleet vilkkaasti ja kansalaiset kyselevät henkilökohtaisesti katson niin kuin varmaan moni muukin että meidän valmiuslaki tarvitsee jo nyt päivitystä ei voi olla niin että hätätilanteessa joudumme niin sanottujen muotoseikkojen vuoksi tilanteeseen jossa asiat eivät pääse heti käyntiin ja päätöksentekoon tässä on kuitenkin elämän suojelusta joka minusta on superperusoikeus niin kuin olemme varmaan monet täällä todenneet liikkumisen rajoittaminen on äärettömän tärkeää siten ettei tämä tauti pääse leviämään ja tosiaan niin kuin sanoin taustalla on elämän suojelu siksi toivon että eduskunnan käytävillä ja kahvioissa keskusteluissa en kuule enää kertaakaan mainintaa jonka tänään kuulin eräältä toimittajalta että ihmisiä kuolee muutenkin minulla ei ole tapana näitä siteerata mutta en halua kuulla sen tyyppistä keskustelua täällä enää

arvoisa puhemies haluan todeta sen että oikeusvaltiota pitää kunnioittaa myös poikkeusoloissa on todella tärkeää että siitä huolimatta että asioilla on ymmärrettävästi kiire niin ne käsitellään oikein oikeassa menettelyssä ja myöskin siellä valtioneuvoston päässä pyritään mahdollisimman hyvään lainvalmisteluun kiireestä huolimatta

herra puhemies käyttöönottoasetus on toki tarkka paikka mutta asetus on nyt syytä asettaa mahdollisimman pian voimaan siksi toivonkin että hoidamme tämän käsittelyn mahdollisimman nopeasti perustuslakivaliokunnan töihin ihmisillä ei ole nyt aikaa odottaa meidän on saatava tämä asia tästä myllystä ulos mieluusti tämän illan aikana

arvoisa puhemies katseet kääntyvät jo seuraaviin toimenpiteisiin kuten tiedetään tämän

asetuksen perusteluina on se että epidemiatilanne on uudellamaalla huomattavasti suurempi kun se on väestölukuun suhteutettu jopa kaksinkertainen nyt on tärkeää pohtia miten saamme tilanteen haltuun uudellamaalla myöskin tästä on aivan välttämätöntä kuulla seuraavia toimenpiteitä liittyvätkö ne viestintään kokoontumisten ohjeistukseen vielä vielä tarkemmin liittyvätkö ne siihen että meidän olisi aivan välttämätöntä saada ulkomailta ja etenkin epidemia alueilta palaavien ihmisten karanteeniketjut kuntoon ja ohjeistukset kuntoon ja myöskin ohjattua heidät karanteeniin tällä hetkellä meidän on mahdollista ainoastaan vapaaehtoisesti suositella karanteenia jolloin sen on oltava maksutonta tai hyvin edullista tämä on nyt myöskin prioriteettina

arvoisa puhemies pääosa koronarajoituksista tehdään elämän suojelemiseksi toisaalta me kuitenkin tiedämme että merkittävä osa näistä rajoituksista aiheuttaa myös jonkinlaisen riskin elämälle tämä on politiikalle vaikea kysymys koska meillä on erittäin puutteellinen tietoperusta arvioida sitä kuinka pitkälle esimerkiksi liikkumisrajoitukset pystyvät elämää suojelemaan ja vielä huomattavasti puutteellisempi tietoperusta millaiset vaikutukset näillä rajoituksilla ehkä on ihmisten henkeen ja terveyteen no politiikkaa yleensäkin varjostaa vajaa tieto pakko tehdä päätöksiä ilman tietoa niiden kaikista vaikutuksista mutta nyt kysymys on erityisen vakavista asioista koska me kajoamme syvälle ihmisten oikeuksiin tästä syystä toivon peviltä tiukkaa harkintaa mutta myös sitä että vaikka meistä kaikista tuntuu että nyt on kamala kiire niin näihin asioihin käytetään koko eduskuntakäsittelyn ajan se aika mitä ne tarvitsevat ja kunnioitetaan tätä instituutiota instituutiota jos me näistä olemme valmiit luopumaan niin sitten me teemme kyllä aikamoisen karhunpalveluksen jo sille koronan jälkeiselle ajalle jossa tämän kansakunnan pitää myös elää eteenpäin

herra puhemies meillä on vakava epidemia jonka pysäyttämiseksi rajoittamiseksi täytyy käyttää kaikki mahdolliset keinot ja sen takia myös tämä liikkumista rajoittava käyttöönottoasetus on meillä käsittelyssä karanteenit eristykset ovat erittäin voimakkaita keinoja ne ovat paljon voimakkaampia kuin tämä ja niitäkin tulee käyttää mutta tässä vaiheessa sanoisin kiitokset siitä että tämä istunto pidetään lyhyenä ja perustuslakivaliokunta pääsee sitten käsittelemään tätä

arvoisa herra puhemies tilanne on erittäin poikkeuksellinen tässäkin salissa on eri yhteyksissä puhuttu jopa ihmiskokeista aikaisemmilla vaalikausilla tällä hetkellä olemme tekemässä melkoista ihmiskoetta laboratoriot ovat suomi ja ruotsi jälkeenpäin voimme arvioida sitten kumpi on puutteellisilla tiedoilla pystynyt tekemään parempia päätöksiä tilanne ei ole missään helppo jotta vähän

suhteutetaan tilannetta meillä on perustuslaillisia oikeuksia monessa maassa mielipiteenvapaus sanan ja lehdistönvapaus ovat vain haave suomessa joudumme luopumaan joistakin asioita väliaikaisesti monissa maissa on luovuttu kaikesta pysyvästi

arvoisa puhemies ihmisten terveyden ja hengen suojelemiseksi on tehtävä kaikki se mikä asiantuntijatiedon perusteella on järkevää ja tarpeellista elämme poikkeusaikaa ja poikkeusaikana tehdään poikkeustoimia liikkumisvapaus on keskeinen perusoikeus ja ihmisoikeus jonka rajoittamiseen on suhtauduttava todella vakavasti kaikki liikkumisrajoituksen puolesta esitetyt perusteet nyt tässä koronatilanteessa leviämisen hidastaminen ja myöskin tehohoitokapasiteetin turvaaminen ovat painavia syitä on todella tärkeää että perustuslakivaliokunta tarkkaan punnitsee nyt liikkumisrajoituksissa muun muassa sitä miten tehokas keino se on kun poikkeuksia nyt tässä on säädetty kuitenkin melko paljon itseäni huolestuttaa ja olen saanut yhteydenottoja kun erityisesti pohjoisella uudellamaalla tapahtuu paljon liikkumista ja myöskin koulunkäyntiä ammatillisessakin opetuksessa rajan yli kuinka hoidetaan tilanteet missä on tarpeen liikkua ja kuinka rajataan sitä milloin ei ole välttämätöntä liikkua

arvoisa puhemies eilen käytiin tästä asiasta uuvuttavan pitkä lähetekeskustelu ja meillä on tulossa sama keskustelu vielä tämän jälkeen perustuslakivaliokunnan jäsenet odottavat että pääsevät töihin olisiko mahdollista arvoisa puhemies että keskustelut voitaisiin rajata minuutin mittaisiksi koska jos ihminen ei pysty sitä minuutissa sanomaan hän voi aina ottaa uuden puheenvuoron kiitoksia arvoisa puhemies
arvoisa herra puhemies omalta osaltani totean vain lyhyesti sen että koska nyt elämme aivan varmasti kriittistä aikaa johon ei ole koskaan harjoiteltu eikä tämä eduskunta ole harjoitellut koskaan tällaista tilannetta ja emme sodan jälkeen tällaisessa tilanteessa oikeastaan ole olleet koskaan niin nyt pitää olla joustoja meillä kaikilla lainvalmistelijat tekevät parhaansa eduskunta tekee parhaansa edustaja norrbackin kertoma on aika huolestuttava viesti että varuskunnissa voi olla näin näin leväperäistä toimintaa kyllä se pitää olla kun kerran tautia torjutaan tässähän me autamme lähimmäisiämme siinä että tauti ei leviä yritämme hillitä sen taudin leviämistä jolloin annamme mahdollisuuden toipua niille ihmisille jotka joskus sairaalaan joutuvat että heillä on sitten mahdollisesti hoitopaikka että pidämme asian hallussa se olisi syytä muistaa meidän kaikkien

herra puhemies olen täällä salissa todennut kerran aikaisemminkin että kun tulin valituksi kansanedustajaksi vuosi sitten keväällä niin enpä ajatellut missään tapauksessa että että täällä uutena kansanedustajana tällaisten kysymysten parissa tekisin töitä tuskin kukaan meistä tällä hetkellä kaikkein tärkeintä on suojella terveyttä ja ihmishenkiä se menee aivan kaiken kaiken yli sen takia myös näitä rajoitustoimenpiteitä tässä salissa nyt käsitellään toivon perustuslakivaliokunnalle hyvää käsittelyä itse asialle ja ja sitä että päästään myös jouhevasti asiassa eteenpäin mutta herra puhemies aivan lyhyesti haluan todeta kun en eilen illalla ollut täällä salissa mukana että olen aika paljon saanut myös maakunnasta palautetta liittyen nimenomaan helsinki vantaan tilanteeseen ihmisiä ihmetyttää laajasti eri puolilla suomea että samaan aikaan tässä talossa keskustellaan mahdollisesti yhden kokonaisen maakunnan rajaamisesta liikkumisen osalta ja samaan aikaan meillä käytännössä

paluulentoja maailmalta ja ja edelleenkin meille on epäselvää mihin toimiin hallitus on ryhtynyt jotta tämä asia saadaan kuntoon herra puhemies tämä on varmasti asia jota meidän täytyy

arvoisa herra puhemies selvästi valmiuslakikaan ei ole valmis kriiseihin kun perustuslakiprofessorit oikein kilpailevat siitä miten vaikeuttaa näitä taudin torjuntatoimia ja tilanne helsinki vantaalla on kuten äskeisessä puheenvuorossakin mainittiin mutta kannatan kolmen kn kiljunen kivisaari kontula linjaa että

puhemies rajoitukset ovat tarpeen silloin kun ne tehdään oikea aikaisesti ja ne ovat riittäviä riittämättömät testaukset ja rajoitusten hitaus ovat aiheuttaneet sen että uudellamaalla epidemia on päässyt leviämään ja maito on kaatunut nyt ollaan sitten tilanteessa jossa keinona on yrittää estää epidemian laajentumista muualle suomeen ja toivottavasti muualla suomessa ollaan ripeämpiä toiminnoissa kannatan tiukkoja rajoituksia kun ne tehdään oikea aikaisesti ja niiden avulla on odotettavissa hyötyä joitakin asioita mitä on hyvä huomioida uudenmaan eristämisen suhteen täällä on jo viitattu helsinki vantaan lentokentän toimintaan ja siihen että on jatkuvasti tullut kymmeniä koneellisia matkustajia

tartuntamääriltä hyvin korkeilta alueilta erityisesti espanjasta on ollut edesvastuutonta että he ovat sieltä lähteneet julkisella liikenteellä kukin milläkin eri puolille suomea tähän pitää ehdottomasti saada saada jotain rotia toinen asia itse koen kyllä epäoikeudenmukaisena on tämä varusmiesten kohtelu ja toivottavasti perustuslakivaliokunta siihen puuttuu liikkumisen rajoittaminen on kova toimi sillä siinä puututaan ihmisen perusoikeuksiin oikeus elämään on myös perusoikeus joten kun liikkumista rajoitetaan sille pitää olla hyvät perusteet rajoitusten sisällä ihmisten oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu on tärkeää uskon että ihmisillä riittää ymmärrystä rajoituksille jos niiden kesto on kohtuullinen ja rajoitusten sisällä ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja on selvät perusteet niistä poikkeamiselle kansalaisten ja eduskunnan säännöllinen ja avoin viestintä ja informaation saanti ovat aivan välttämättömiä tällaisessa poikkeustilanteessa

arvoisa puhemies todella valtioneuvosto on nyt antanut uuden käyttöönottoasetuksen tästä valmiuslain sadannestakahdeksannestatoista pykälästä kuten perustuslakivaliokunta on edellyttänyt että annamme erikseen käyttöönottoasetuksen meillä on valmius vielä tänään kokoontua uudestaan ja antaa sitten soveltamisasetus sen jälkeen kun tämä käyttöönottoasetus on eduskunnassa hyväksytty eli toimimme niin kuin perustuslakivaliokunta edellyttää kyseessä on tekninen asetusten erottaminen ja näin on ehdottomasti syytä toimia täällä kysyttiin vielä tästä lentokentän tilanteesta ja sitä kysyttiin myös eilen istuntosalissa tietenkään näin operatiivinen miten siellä lentokentällä on jaettu ihmisille ohjeistusta ei ole valtioneuvoston tasoinen kysymys mutta koska tässä on ollut ongelmaa valtioneuvosto on tässä toiminut ja paraikaakin tästä minun käsitykseni mukaan tiedotetaan medialle eli eli tämä lentokentän tilanne on laitettu kuntoon ohjeistuksena on se että ihmiset eivät kulje julkisella kulkuneuvolla muiden ihmisten kanssa ja lentokentällä pitää olla tietenkin riittävät turvavälit kun siellä kuljetaan pitää olla selkeät ohjeistukset ihmiset myös täyttävät lomakkeen jossa he kertovat onko heillä asuinpaikka koti suomessa vai ovatko he suomen kansalaisia mutta heillä ei täällä ole kotikuntaa eli tällainenkin on tehty ja näistä kaikista kerrotaan nyt sitten valtioneuvoston kanslian toimesta haasteena on ollut se että itse asiassa tämä kysymys koskettaa montaa hallinnonalaa ja meillä on monella tavalla tämä kokonaisuus siiloutunut rajasta vastaa sisäministeriö lentokentästä finavia lentokoneista ja julkisesta liikenteestä liikenne ja viestintäministeriö ulkoministeriö taas maahantulijoista ja tietenkin sosiaali ja terveysministeriö sitten näiden ohjeistusten antamisesta yhdessä thln kanssa ja tässä mitä edellä luettelin eivät varmasti edes olleet vielä kaikki vastuut eli kyseessä on paikka ja tilanne jossa on monella hallinnonalalla ja monen ministerin alla vastuita nyt me olemme tämän peranneet läpi ja tietenkin haluamme että siellä kentällä tämä kokonaisuus saadaan kuntoon nyt on valtioneuvoston kanslian valmiuspäällikkö yhdessä ministeriöiden valmiuspäälliköiden kanssa työstänyt mallin siis sellaisen rautalankamallin miten pitää menetellä niin että kontakteja ei synny tarpeettomasti ja että ihmiset ohjataan oikeisiin paikkoihin karanteeniin kun he ovat ulkomailta tulleet eli tämä kokonaisuus on minun käsitykseni mukaan nyt hallinnassa on ehdottoman tärkeää että kun näitä epäkohtia